arvoisa puhemies hallituksen esityksellä

täsmennetään ja täydennetään siten että poliisi voi jatkossa tehdä nykyistä kattavampia turvallisuustarkastuksia erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa mielestäni tämä lakiesitys on enemmän kuin aiheellinen poliisimies voi ehdotuksen mukaan tilanteen niin edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön eikä vain tilaisuuteen saapuvaan sieltä poistuvaan tai tilaisuuden järjestämispaikan välittömässä läheisyydessä olevaan henkilöön tämä on erittäin hyvä uudistus koska tavoitteena on tilaisuuksien järjestyksen ja meidän kaikkien turvallisuuden parantaminen sen tulee olla meidän kaikkien tavoite tämä tavoite on kannatettava erityisesti nykyisessä turvallisuustilanteessa nämä ehdotetut muutokset varmistavat osaltaan sen että poliisimiehellä on alueellisesti riittävän kattava oikeus erilaisten tilaisuuksien järjestyksen ja turvallisuuden välttämättä edellyttämän tarkastuksen suorittamiseen kiitos hallitukselle tästä esityksestä joka menee maaliin saakka
arvoisa puhemies olen useassa puheenvuorossani jotka ovat liittyneet poliisin toimivaltuuksiin todennut että suomessa poliisilla tulee olla kaikki ne samat toimivaltuudet jotka suomen kaltaisissa pohjoismaisissa tai eurooppalaisissa oikeusvaltioissa on katsottu mahdollisiksi poliisille myöntää usein tällaisissa tilanteissa viitataan siihen että tarvitaan lisää poliiseja sekin on totta itse asiassa tarvitsisimme lisää poliiseja ja hienoa että nykyinen hallitus ja nykyinen sisäministeri risikko ovat ponnistelleet poliisien määrän lisäämiseksi tai ainakin estääkseen sen poliisien määrän vähentämisen joka näissä kehyspäätöksissä on oletettu

meillä on poliisien määrä ja näkyminen katukuvassa on todella tärkeätä kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta ja totta kai myös rikosten ennaltaehkäisemisen ja selvittämisen kannalta mutta kyllä poliisin toimintavaltuudetkin ovat todella tärkeä asia

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on kannatettava niin kuin tässä edustaja kulmala totesi meillä hallintovaliokunnassa oli laaja yksimielisyys siitä että tarvitaan uusia lakeja tälle sektorille jotta viranomaisten toimivaltuuksia pystytään ajanmukaistamaan tarkoitusta varten anniskelupaikkojen ja erilaisten tilaisuuksien läheisyydessä pitää olla viranomaisilla toimivalta varmistaa tilaisuuden asiallinen eteenpäinmeno ja ihmisten turvallisuus kyse on kuitenkin myös poliisien resursseista tällä hetkellä eduskunnassa on käsiteltävänä alkoholilain uudistus joka toteutuessaan vaikeuttaa kyllä poliisin työtä lisää poliisin työtaakkaa ja edelleen luo paineita poliisin resursseihin jotka tälläkin kertaa edustaja zyskowiczin puheenvuorosta huolimatta ovat äärimmäisen niukat siihen poliisin tarpeeseen nähden

jota nyt käsitellään suhtaudun myönteisesti mutta poliisin resursseja pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti kaikkien lainsäädäntöjen osalta

tulee kiinnittää huomiota ja on hyvä että niitä lainsäädännöllä parannetaan ja ja korjataan tähän poliisin alueelliseen kattavuuteen haluan kuitenkin kiinnittää kiinnittää huomiota ja haluan kiinnittää huomiota siihen että kun suomi on harvaan asuttu maa niin maaseudulla se poliisin tavoittaminen on on tärkeä asia siihen meidän pitää saada parannusta tehtyä on hyvä että tällä vaalikaudella poliisien määrä pysyy samana ja tästä asiasta resursseista huolehditaan sitä kautta mutta kun etäisyydet ovat pitkät niin turvallisuudentunteeseen vaikuttaa olennaisesti se jos joutuu viranomaista odottamaan useita kymmeniä minuutteja että se pääsee paikalle tälläkin hetkellä kuitenkin poliisilla yhdellä partioyksiköllä voi olla hyvinkin laaja alue huolehdittavanaan ja ja tämä tuo tietysti kansalaisille huolta rikosten ehkäisy tietysti rikoksiin puuttuminen se että poliisi näkyy ja tietysti se aika jolloin jolloin poliisin saa paikalle tuo sen turvallisuudentunteen ovat niitä niitä keskeisiä kysymyksiä mutta poliisin resursseista vielä haluan lisätä sen että että siihen tulee myös kansalaisten lupien saannin näkökulmasta kiinnittää kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen kun aselupia myönnetään ja niitä käsitellään että se on tasapuolista joka puolella suomea jotta poliisilla on resurssit siihen että he he pystyvät viranomaisena nämä luvat myöntämään käsittelyajat ovat kohtuulliset ja kun myös näitä lakeja me käsittelemme täällä niin tähän tulee kiinnittää huomiota mutta kaiken kaikkiaan on hyvä että tämä lakiesitys nyt etenee ja toimii poliisin toimivaltuuksien osalta se on kannatettava ja ja

puhemies me olemme myös hallinto ja turvallisuusjaostossa viime aikoina kuunnelleet aika paljon tästä poliisin tilanteesta ja kyllä minä haluan sanoa että että olen edelleen huolissani resursseista eli tavallaan kun miettii tämän päivän turvallisuustilannetta niin täytyy sanoa että tehtävät ovat moninaistuneet ja uusia haasteita on ilmennyt ja kyllä selkeästi käy ilmi että nykyisin resurssein kaikkia niitä tarpeita joita olisi ihmisten turvallisuuden vahvistamiseksi ei pystytä

riittävästi toteuttamaan siksi on edelleen tärkeää kiinnittää huomiota siihen että kun tulevaisuudessa puhutaan tietystä tarpeesta minimimääristä kuinka paljon

tulisi olla niin samaan aikaan kuitenkaan resurssit eivät kohtaa eivät nyt käytännössä eivätkä tulevinakaan vuosina on myös kiinnitettävä huomiota siihen että poliisiksi hakisi kylliksi nuoria ihmisiä tällä hetkellä olemme kuulleet että että vaikka näitä poliisikoulutettavien määriä on hieman nostettu siellä tampereen hervannan poliisiammattikorkeakoululla niin niin kuitenkin lisää varmasti tulevaisuudessa pitäisi olla ja samoin houkuttelevuus ei ole ollut niin hyvä kuin ehkä tänä päivänä voisimme kaiken kaikkiaan toivoa puhemies täällä edustaja mika kari otti myös hyvin ajankohtaisen asian tähän liittyen esiin olemme silloin tällöin täällä salissa puhuneet myös alkoholilainsäädännön uudistamisesta ja me tiedämme että se tuo mukanaan lisää tarvetta myös poliisien määrään ja siksi sopii hieman kysyä että olisiko kuitenkin syytä miettiä koko uudistusta myös tästä näkökulmasta varsinkin kun tiedämme että että täällä on myös hallituspuolueissa monilla sen kaltaisia näkemyksiä että tätä uudistusta ei sellaisenaan tulisi viedä eteenpäin niin olisiko tässä

arvoisa puhemies tässä kyseisessä poliisilain kahden luvun muutoksessa on kyse siis siitä että turvallisuustarkastussääntelyä muutetaan siten että poliisilla olisi mahdollisuus nykyistä kattavampien turvallisuustarkastusten tekemisiin nimenomaan erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja ja tapahtumissa meillä on viime aikoina aika nopeastikin koolle kutsuttujen ja tapahtumien määrä kasvanut huomattavasti kun aikaisemmin poliisilain myötä tullut toimivaltuus on koskenut nimenomaan henkilöitä jotka ovat siellä tapahtumissa niin näin ollen kun ja tapahtumien määrät ovat kasvaneet myöskin tälle poliisien toimivaltuuksien muutokselle on ihan selvä tilaus toimivaltuudet yleensäkin ovat yhteisiä asioita ne eivät ole niin sanotusti hallitus ja oppositio asioita ja näin ollen myöskin hallintovaliokunnassa kun tätä asiaa käsittelimme olimme hyvin yksimielisiä tämän asian suhteen ja tehtiin yksimieliset kannanotot ja mietinnöt mitä tulee edustaja savolan esiin ottamiin aselupiin niin aselupien osaltahan olemme myöskin lainsäädäntöä kehittäneet elikkä on mahdollisuus sähköiseen aselupaan aselupien kotipaikkasidonnaisuus on on poistumassa ja näin ollen myöskin sitä kautta sujuvoitetaan näitä prosesseja

arvoisa puhemies hallintovaliokunta oli tosiaan lausunnossaan yksimielinen ja on tärkeää että poliisilla on edellytykset toimia muuttuvissa tilanteissa silloinkin kun ne muuttuvat nopeasti tapahtumat ovat juuri sellaisia että jos niissä alkaa jotakin tapahtua niin pitää olla hyvinkin

ovat mitkä ovat ja me tiedämme kuinka vaikeaa voi olla saada poliisia paikalle jonnekin tilanteeseen ja hallintovaliokunta on tästä paljon keskustellut ja me olemme varsin yksimielisiä myös siitä että suomessa on edelleen kehitettävä poliisin toimintaa siihen suuntaan että poliisimäärä saadaan kasvuun nykyisestä

arvoisa puhemies todella tässä kyseessä olevassa laissahan on kysymys siitä että poliisilla on ne toimintavaltuudet joita se tarvitsee tehtävien hoitamiseen ja näinhän pitää tietysti olla kun tätä katselee vähän laajemmin niin kyllähän se niin on että kun meillä turvallisuusympäristö muuttuu niin samalla meidän pitää aina tarkastella myös poliisien toimintavaltuuksia jotta he sitten kykenevät vastaamaan niistä tehtävistä joista

me totta kai luotamme tässä edellä olevat puhujat puhujat ovat hyvin nostaneet nämä esimerkit miten tämä esimerkiksi tapahtumien yhteydessä nyt sitten helpottaa poliisien työtä ja antaa nimenomaan uusia toimintavaltuuksia erilaisten rikosten ennaltaehkäisyyn mutta ehkä tästä laajemmasta kuvasta on todella hyvä muistaa että kun me paljon puhumme poliiseista ja keskitymme tähän poliisien määrään niin se on siinäkin mielessä tärkeätä että juuri tällä viikolla uutisoitiin siitä että jopa kolmannes poliiseista kokee työuupumusta ja jopa puolet poliiseista on sitä mieltä että heidän työaikansa ei riitä kaikkien niiden tehtävien hoitamiseen joita heiltä edellytetään nämä ovat aika hätkähdyttäviä lukuja kun kolmannes sanoo että kokevat työuupumusta ja ja puolet sanovat vielä siihen päälle että eivät ehkä kykene kaikkia tehtäviä hoitamaan työajan puitteissa kyllä se asettaa vahvan vahvan todistuksen siitä mitä täällä esimerkiksi edustaja kari puhui siitä että poliisien määrän on todella oltava riittävä jotta he pystyvät kaikki tehtävät hoitamaan kyllähän tämä koskee myös lainsäätäjää siinä mielessä siinä mielessä että ehdoin tahdoin emme ainakaan tässä talossa tee sellaisia päätöksiä jotka aiheuttavat lisätaakkaa jo ennestään hyvin ylityöllistetyille poliiseille tässä niin edustaja kari kuin edustaja viitanen nostivat esimerkiksi tämän alkoholilain uudistamisen esille nämä ovat todella kokonaisuus ja toivoisin että näitä hyvin tarkasti myös täällä aina pohdittaisiin jotta poliisit todella suoriutuvat omasta työstään ja me annamme heille ne resurssit joita he tarvitsevat arvoisa

poliisimiesten oikeusturvasta on kysymys kun tuolla kadulla vaikka jonkinlainen mielenosoitusjoukkio liikkuu niin harvoinpa siihen ehkä oikeasti pesäpalloilijoita tulee mukaan pesäpallomailojen kanssa kanssa matsiin menossa vaan kyllä kyllä niitä välineitä sitten käytetään johonkin muuhun ja poliisi tarvitsee tavallaan myös oikeusturvaa ja lainsäädäntöä siihen mitä kaikkea sitten turvallisuuden voi tehdä kaiken kaikkiaan voi sanoa että suomalainen poliisi on maailman paras poliisi suomalainen poliisi selvittää monet tilanteet juuri omalla luonteellaan huumorilla joskus menemällä sopivasti omalla omalla persoonallisella tavallaan väliin lakipykälät ovat sitten näitä lain tarvitsemia ja ja päätöksentekoon ja ja asioiden jatkohoitoon tarvittavia asioita totta kai poliisilla pitää olla ohjeistus ja pykälät takana mutta korostan kyllä tätä suomalaisen poliisin luonnetta sillä selvitetään monta tilannetta ja viedään asioita

aika vaateliasta tänä päivänä jolloinka aika huolestuttava ilmiö on myös se että joissakin tilanteissa jopa pelastusviranomaisten siis palo ja ja lääkinnällisten pelastusviranomaisten työtä ja tehtäviä voidaan häiritä tässä meillä yhteiskunnassa on kyllä tekemisen paikka koska heille pitää antaa ilman muuta työrauha osaltaan tämä laki myös sitä tuo
arvoisa rouva puhemies oikeastaan niin kuin vastauspuheenvuorona tämän pyysin on varmasti selvää että alkoholilain uudistuksessa järjestyshäiriöiden määrä tulee lisääntymään jos jos anniskelurajoitteita helpotetaan mutta en oikein näe asiayhteyttä tähän siinä mielessä että tässä on kysymys nimenomaan turvallisuuden ja tarkastusten mahdollistamisesta alkoholilainsäädäntö tuskin lisää sellaisia tilaisuuksia mitä järjestetään alkoholin nauttiminen saattaa lisääntyä mutta en en usko että se lisää itse tilaisuuksien järjestämistä missä poliisilla sitten on laajemmat tarkastusoikeudet

arvoisa rouva puhemies on ihan totta että eduskunta tekee yhdessä nyt suomea turvallisemmaksi hallintovaliokunnassa kun asiaa käsiteltiin esiin tuli se todellisuus joka maailmalla tapahtumia järjestettäessä valitettavasti on tullut vastaan erilaisena terrorismina tai väkivallantekoina tällä lainsäädännöllä mahdollistetaan nyt viranomaisten toimivaltuuksien lisääminen kestävällä tavalla ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen että poliisi pystyy paremmin takaamaan ainakin varmistamaan tilaisuuksien turvallisuuden tekemällä turvallisuustarkastuksia nyt tehokkaammalla lainsäädännöllä huomionarvoista on se että valtaosa poliisin tehtävistä liittyy alkoholiin ja päihteisiin laajemmin sen takia on äärimmäisen tärkeää että poliisin jo varsin niukkoja resursseja ei käytetä lisääntyvään alkoholin ja päihteiden hoitamiseen vaan yritetään lainsäädännöllä mieluummin vähentää päihteiden tässä tapauksessa alkoholin haittoja ja ja niitä ongelmia joita liiallinen alkoholinkulutus tuottaa tietenkin henkilöiden lähipiirille mutta työn näkökulmasta erityisesti ja ensisijaisesti poliisille mutta yksi asia joka ei tapahtunut hallituksen aloitteesta vaan opposition aloitteesta oli se että poliisien määrän tasainen lasku pysäytetään sdpn omassa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa jo kaksituhattakuusitoista keväällä ja täällä eduskunnassa käytetyissä puheenvuoroissa linjattiin tämä seitsemäntuhannenkahdensadan taso minimiksi josta enää ei saa joustaa ja tässä yhteydessä onkin mieluisaa kiittää hallitusta että hallitus on tullut sdpn linjoille siinä että

puhemies edustaja kulmala avauspuheenvuorossaan esitteli tämän lain mielestäni varsin tyhjentävästi ja yhdyn kulmalan sanoihin ja ja myöskin siihen että tämä lakiesitys on kannatettava toivottavasti tämä menee menee maaliin asti muutamissa puheenvuoroissa on on kiinnitetty huomiota poliisin saatavuuteen ja lähinnä vasteaikojen viivästymiseen kyllä käytännön miehenä käytännön kentältä saamani palautteen perusteella

syy näitten vasteaikojen kasvamiseen johtuu siitä että poliisiasemaverkosto on perin harva se on niin harva että näiltä harvoilta asemilta kun poliisit lähtevät tehtäviä hoitamaan väkisinkin se maantieteellinen etäisyys kasvaa kun poliisiasemaverkosto harvenee toivon että tulevaisuudessa pystyttäisiin myöskin tätä asiaa miettimään siltä kannalta että ei nyt ainakaan enää vähennettäisi tätä poliisiasemaverkkoa sitten kun tässä on näitä puheita kuunnellut vuosien saatossa niin liikuttavan yksimielisiä kaikki edustajat ovat olleet siitä että poliisin resursseja tulee lisätä ja kaikki ovat kantaneet huolta siitä että resursseja on liian vähän minä kyllä hämmästelen että kun tällainen yhteinen tahtotila on vuosien saatossa ollut niin kuinka me edelleen olemme tässä asemassa arvoisat kollegat minä toivon että nyt ryhdytään toimenpiteisiin sillä tavalla että kaikki kantavat kortensa kekoon ja pontevasti lähdetään siitä että tätä poliisien

seitsemäätuhattakahtasataa pyritään nostamaan lähemmäksi kahdeksaatuhatta ja näin ollen parannetaan kansalaisten peruspalveluja arvoisa puhemies tuossa edustaja savola käytti puheenvuoron lupahallinnosta tänä aamuna keskustelin erään erään lupahallinnosta vastaavan virkamiehen kanssa ja hän sanoi että hänellä on jatkuvasti noin sadan ampuma aselupahakemuksen pino pöydällä ja ajallisesti se on noin kolme kuukautta

arvoisa puhemies edustaja hongisto toi hyvin esiin poliisiasemien nykyisen vähenemisen näyttäisi siltä että edelleen tietyillä poliisipäälliköillä on tarvetta miettiä ja lakkauttaa omilla päätöksillään poliisiasemia meillä on kuitenkin silloisen sisäministeri orpon kuudes päivä kesäkuuta kaksituhattakuusitoista

tekemä päätös elikkä sisäministeriön päätös poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista ja täällä esimerkiksi itä suomen osalta kerrotaan seuraavaa itä suomen poliisilaitos itä suomen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman sijaintipaikka on kuopion kaupungissa ja poliisilaitoksella on poliisiasemat iisalmen joensuun juankosken kiteen lieksan mikkelin nurmeksen outokummun pieksämäen savonlinnan suonenjoen ja varkauden kaupungeissa sekä ilomantsin ja juvan kunnissa kunnissa

arvoisa puhemies vielä muutama huomio tästä itse asiasta jossa siis todella olemme nyt poliisien toimintavaltuuksia lisäämässä tärkeää tässäkin asiassa on huomata että meillä suomessa on pystytty todella hyvin yhdistämään kaksi erittäin tärkeätä asiaa toinen on turvallisuuden edistäminen ja toinen on sitten vastaavasti perusoikeuksien kunnioittaminen mitkä kulkevat käsi kädessä tässäkin esityksessä toisaalta pystymme antamaan viranomaisille lisää toimivaltuuksia jotta he pystyvät hoitamaan sen tehtävän jota varten he ovat elikkä huolehtimaan meidän turvallisuudesta mutta toisaalta myös huomioimme aina sitten perusoikeuksien toteutumisen jottei tule myöskään

suuresti kunnioittamani edustaja hongisto täällä hyvin puhui poliisien määrästä kyllähän tähänkin tarvitaan nyt sellaista laajaa yksituumaisuutta jota esimerkiksi edustaja kari on useassa puheenvuorossaan vuosien mittaan täällä esittänyt että hieman pidemmälle jo voisimme katsoa yhdessä miten nämä resurssit turvataan muistuttaisin vielä kun tämäkin on hallintovaliokunnan mietintö että hallintovaliokunta on useasti painottanut että kyllä meidänkin tässä poliisien määrässä tulisi liikkua enemmän siihen suuntaan mikä taso on muissa pohjoismaissa ja silloin se tarkoittaisi että suomessa oltaisiin noin kahdeksantuhannen

arvoisa rouva puhemies kiitos edustaja räsäselle hyvästä puheenvuorosta on helppo jatkaa vielä lyhyesti eli tosiaan kun me näitä lakeja teemme niin me tavoitteellisesti sovitamme yhteen ihmisten perusoikeuksien kunnioittamisen ja toisaalta kaikkien meidän yhteisen turvallisuuden takaamisen yleisesti kun alkoholilaki kytketään tähän poliisikeskusteluun se on tietenkin ymmärrettävää alkoholinkäytöllä on paljon vaikutuksia itse olen ihan yhteiskunnallisen keskustelun tasolla vähän huolissani siitä että alkoholilakikeskustelu näyttäytyy jossain määrin alarmistisena mielestäni muutokset joita hallitus esittää ovat kuitenkin varsin maltillisia siellä on joitain sellaisia asioita joita kannattaa kuitenkin vielä miettiä kuten esimerkiksi se että kun poliisi esimerkiksi tietää varsin hyvin mitkä ovat niitä ravintoloita jotka jotka aiheuttavat järjestyshäiriöitä niin silloin kun me poistamme luvanvaraisuutta myöhennetyiltä aukioloajoilta saattaa olla että tämä lisää poliisin tehtävien määrää poliisi voisi helposti vaikuttaa tähän asiaan myös niin että me miettisimme vähän minne niitä lupia annetaan yleisesti minä kannatan hallituksen esitystä alkoholilain uudistukseksi ja vielä kun puhutaan poliisien määrästä yleisesti edustaja hongisto puhui viisaasti ja mielestäni meillä on kaikilla kollektiivinen vastuu siitä että me pyrimme nostamaan poliisiresurssit lähemmäs pohjoismaista tasoa poliisin resurssien karsiminen on tehty aikana jolloin turvallisuustilanne oli suoraan sanottuna erilainen ja maailma näytti hyvin erilaiselta tällä hetkellä meidän täytyy vastata siihen haasteeseen joka maailmalta on meille tullut ja joka myös suomessa esiintyy poliisiresurssit on turvattava
arvoisa puhemies tässä vielä jatkaisin turvattava ja hyvä idea on esimerkiksi juuri mika karin aiemmin esittämä parlamentaarinen yhteistyö jossa katsottaisiin yli vaalikausien minusta se on hyvä idea mitä tulee tähän alkoholilakiin jota äsken sivusimme hallituksen omassa esityksessä arvioidaan että tämä muuttuva alkoholilaki tulisi vaatimaan kymmenen viiva viisitoista miljoonaa euroa lisää resursseja poliisille me tiedämme että niukkoina määräraha aikoina tämä on aika iso raha kaikkinensa yhdyn täysin juuri siihen arvioon mitä täällä on tuotu esiin että tämä tilanne ja turvallisuusympäristö ovat muuttuneet valtavasti haasteita on lisää ja lisää ja siksi on tärkeää että pystymme turvaamaan kaikkinensa poliisin resurssit itse monta kertaa mietin että että vaikka niukkuutta on siinä kuinka paljon on resursseja harmaan talouden torjuntaan niin pienilläkin lisäpanostuksilla lisäpanostuksilla saamme sitten aikaan kuitenkin lisää hyvää taas toisaalla eli siksi kannattaisi hyvin vahvasti miettiä tätä resurssien turvaamista myös pitkäjänteisesti
arvoisa rouva puhemies ihan lyhyesti edustaja kulmalan esille nostamasta outokummun kaupungin ja ilomantsin poliisiaseman lakkauttamisesta tai paremminkin virallisestihan ei ole lakkautettu kumpaakaan näistä asemista vaan ainoastaan poliisien virat on siirretty joko joensuuhun tai kiteelle elikkä kun silloin aikanaan petteri orpo teki päätöksen sisäministerinä ollessaan että nämä asemat jäävät ja nyt sitten sisäministeri risikon aikana nämä virat siirrettiin keskuspaikoille niin niin on selvää että siinä on omat riskinsä mutta ainakin ministerin vastauksessa kirjalliseen kirjalliseen kysymykseeni hän vastasi että kysymyksessä ei ole tietenkään asemien lakkauttaminen eli edellisen edellisen päätöksen peruminen vaan virat on vain siirretty näen sen hieman ongelmallisena mutta kai sen kanssa pitää pystyä tulemaan toimeen
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys ja mietintö poliisilain muuttamiseksi ovat kannatettavia olen tästä samaa mieltä että näitä poliisin valtuuksia on hyvä tältä osin tarkistaa niin kuin tässä esityksessä on tehty keskustelussa on noussut esille muun muassa viime vuonna tehty poliisiasemien lakkauttaminen nyt jälkikäteen tarkasteltuna päätös ei ehkä ollut täysin loppuun asti harkittu pirkanmaaltakin lakkautettiin kaksi poliisiasemaa ja kyllä pidemmät asiointimatkat ovat vaikeuttaneet suuresti varsinkin iäkkäämpien kansalaisten asiointia tästä on tullut aika paljon palautetta äänestäjiltä vetoankin hallitukseen sisäministeriin että jatkossa jos näitä lakkautusaikeita yhä tulee pohdittaisiin vielä tarkemmin ja perusteluina käytettäisiin myös kansalaisille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa näistä poliisiasemien lakkauttamisista sitten täällä on puhuttu vielä poliisien riittävyydestä kieltämättä suomen turvallisuustilanne on muuttunut ja valitettavasti huonompaan suuntaan kyllä poliisin resurssit on turvattava poliisimiesten ja poliisinaisten määrä on turvattava myös jatkossa mutta tietenkään ei riitä se että resursseja lisätään vaan kannattaa meidän täällä eduskunnassakin muistaa aina puuttua myös niihin varsinaisiin juurisyihin joista tämä turvallisuustilanteen heikkeneminen johtuu ei pelkästään niihin resursseihin joita sitten tarvitaan ongelmien paikkaamiseen

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kymmenen pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista